Haluan tässä yhteydessä korostaa sitä, että on erittäin tärkeää, että me valvomme sitä, että jäsenmaissa toimitaan asianmukaisesti, ja voidaan todeta viimeisten vuosien aikana, että suuretkin jäsenmaat, niin Saksa kuin Ranskakin, ovat livenneet yhteisistä tavoitteista. Olisi tärkeää, että maat pysyisivät annetuissa suosituksissa, mutta on erittäin hyvä, ettei tähän kuitenkaan tullut sitä, mitä jotkut edustajat vaativat, ja toisaalta Euroopan parlamenttikin on välillä vaatinut sitä, että pitäisi vielä kirjoittaa tiukempi talouskurisopimus kaikkien 25 jäsenmaan kesken tai kaikkien 27nkin kesken, ja voin sanoa näin, että mitä vähemmän sopimuksia perussopimusten ulkopuolella, sitä parempi.

Sillä tavalla me voimme mennä eteenpäin.